Lähes kaikki lelut, korut ja sähkölaitteet olivat jollain tavalla kelvottomia.

Markkinoilla on paljon huonolaatuista ja kierrätyskelvotonta muovia, jolla ei ole siis minkäänlaista arvoa. Meidän vesistöissämme, järvissä, joissa ja meressä muovi aiheuttaa paljon vahinkoa, sellaista vahinkoa, jonka haitallisia vaikutuksia ekosysteemiin me emme edes tiedä. Arvoisa puhemies, olen todennut eri yhteyksissä, että muovi on hyvä materiaali se on parhaimmillaan kestävää, turvallista, halpaa ja monikäyttöistä.

Tutkimustyötä tehdään ja sitä pitää tehdä edelleen. Henkilökohtaisesti meidän täytyy tietysti tarkkailla mitä me kukin itse voisimme tehdä muovijätteen vähentämiseksi.